Arvoisa puhemies, on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionilla on käytössään strategia niillä alueilla, joilla unioni toimii, koska se on maailman suurin humanitaarisen avun ja kehitysavun antaja. Afrikan sarvi on yksi maailman puutteellisimmista alueista ruokaturvan osalta.

Euroopan unionin on Afrikan sarvea koskevan strategian myötä ollut helpompi toimia akuutin humanitaarisen kriisin puolesta alueella.